Arvoisa puhemies, Kiinan vaikutusvalta ja taloudellinen voima ovat todellakin kasvaneet laaja alaisesti, ja komissio on oikeassa siinä, että Kiinaa ei voi pitää enää alikehittyneenä maana ja siihen pitääkin suhtautua tasavertaisena toimijana. Joka tapauksessa Kiinalta on vaadittava sopeutumista sääntöihin, joiden kulmakiviä ovat YK ja WTO.

Meidän on pidettävä huoli nykyistä paremmin siitä, että esimerkiksi lelujen ja tekniikan tuonnissa noudatetaan EUn turvallisuusstandardeja.

Sen sijaan meidän täytyy tehdä Euroopasta mahdollisimman houkutteleva ja kilpailukykyinen, niin että huippuyritykset tänne sitten sijoittavat ja myöskin jäävät. Tarvitsemme sisämarkkinan, jossa kaikilla on samat säännöt, on investoitava tutkimukseen ja innovaatioihin, on vahvaa kauppapolitiikkaa ja EUn yhtenäisyyttä.

Selvää on, että EU ja Kiina ovat kilpailijoita ja kilpailua on yhä enemmän myös kolmansissa maissa. Meidän on tehtävä nykyistä enemmän yhteistyötä myöskin Afrikan kanssa, missä Kiina jo vahvasti on läsnä. Samalla on pyrittävä yhteistyöhön, jossa on valtavasti mahdollisuuksia muun muassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, jossa sekä Kiina että EU ovat globaaleja johtajia, kun Pariisin sopimusta toimeenpannaan. EUn ja Kiinan on harkittava yhteistyötä myös päästökaupassa, jossa molemmat maat ovat todellakin edelläkävijöitä.